Arvoisa puhemies, kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsäpalojen suhteen.

Arvuuttelut metsäpalojen syistä käyvät kiivaina, palojen seuraukset valitettavasti ovat kaikkien tiedossa. On esitetty, että ilmastonmuutos aiheuttaa metsäpalojen lisääntymistä ja että Euroopassakin on varauduttava pitempiin metsäpalokausiin normaalin kesä syyskuun sijaan. Kesät alkavat aiemmin, ovat kuumempia ja kuivempia erityisesti etelässä, jolloin palojen riski kasvaa. On totta, että tänä vuonna poikkeuksellisesti jo maaliskuussa Luoteis Espanjassa ja Portugalissa kärsittiin kovista metsäpaloista.

Keskeiset tekijät metsäpalojen synnylle ovat rakentaminen ja asutuksen laajentamispaineet, viljely, tietyt istutetut kasvi ja puulajit, ennaltaehkäisyn ja valistuksen puuttuminen sekä viranomaisten holtittomuus.

Arvoisa puhemies, luonnonolot tulevat ilmastonmuutoksen myötä muuttumaan, se on tosiasia. Se ei kuitenkaan selitä ympäristökatastrofien syntyä, eikä varsinkaan, jos samat ilmiöt toistuvat muutaman vuoden välein, sillä me voimme edellyttää parempaa varautumista. Unionin johdolla jäsenvaltioiden on aika katsoa peiliin, sillä metsäpalot jatkossa ovat itsestämme kiinni. On eri asia sopeutua muuttuvaan ympäristöön kuin paikalleen jämähtäneisiin huonoihin käytäntöihin ja varautumattomuuteen.